Arvoisa puhemies, viime vuonna tässä väittelyssä tärkeänä pidettiin etenkin sitä, että naapuruuspolitiikan instrumentit vastaavat paremmin arabikevään jälkeisiä tarpeita ja että EU tiivistää politiikkaansa eteläisen Välimeren alueella.

Arabikevään vaikutukset eivät ole olleet aina toivottuja ja monien ihmisoikeuksien tila, etenkin naisten ja vähemmistöjen oikeudet, ovat huonontuneet.

Meidän onkin varmistettava, että vastaamme tarvittavalla tavalla etenkin omassa naapurustossamme ja hakijavaltioissa, kuten Turkissa.